Arvoisa puhemies, demokratia perustuu siihen, että poliittinen moniarvoisuus sallitaan, että oppositio toimii, että media ja oikeuslaitos ovat itsenäisiä ja että ihmisoikeuksia, kuten kokoontumisvapautta, kunnioitetaan.

Hallituksen kritisoinnista, omien mielipiteiden ilmaisusta johtuva niin opposition edustajien, aktivistien kuin toimittajienkin häirintä ja pidätykset on aina tuomittava.

Haluan kuitenkin huomauttaa, että EU AKT yhteistyössä Ruanda on myös sitoutunut Cotonoun sopimukseen ja EU on jo aikaisemmin sen yhteydessä nostanut esiin huolensa ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisesta. Siksi peräänkuulutamme nyt Ruandaa tutkimaan uudelleen Ingabireä vastaan nostettuja syytteitä ja takaamaan hänelle kansainväliset kriteerit täyttävän oikeudenkäynnin.